Arvoisa puhemies, suomalaisena olen asunut Venäjän naapurissa koko elämäni. Tuon naapuruuden ansiosta sekä ystävyys että yhteistyö kansalaisyhteiskuntiemme välillä on aina ylittänyt rajan.

Erityisen vaikeaa se on ihmisoikeusjärjestöille ja järjestöille, jotka puolustavat vähemmistöjen oikeuksia, koska näiden on kaikkein vaikeinta saada rahoitusta Venäjän sisältä.

Ja kun vapaata yhteiskunnallista keskustelua ei sallita, vaiennetaan myös oppositio ja silloin lähestytään diktatuuria.

Kannatan tätä päätöslauselmaa ja toivon, että jatkamme työtä tämän lain kumoamiseksi ja venäläisen kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi.